Arvoisa puhemies, on arvokas asia, että vuosien työn jälkeen kansainvälisestä asekauppasopimuksesta on päästy sopuun.

Asekauppasopimus on tarpeellinen siksi, että tarvitsemme yhteiset globaalit säännöt asekaupalle. Aseita ei pidä toimittaa maihin ja alueille, joissa on meneillään kansanmurha, tehdään sotarikoksia tai rikotaan humanitaarista oikeutta.

Asekauppoja ei tulisi tehdä salaisuuden sumuverhon takana, vaan jokaisen kaupan tulisi kestää päivänvaloa.

Puolustusteollisuus pärjää kasvavilla markkinoilla, kun samat tiukat säännöt koskevat kaikkia maita, joita jäsenvaltiot toivottavasti tämän sopimuksen allekirjoittajat myös noudattavat. Valvontaa pitää olla ja sen pitää olla tiukkaa, muuten tällä sopimuksella ei ole merkitystä.